Arvoisa puhemies, muutama sana tästä Kreikan tilanteesta ja Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkemisesta.

Ilman muuta meidän täytyy sitten toimia ja katsoa, että eurooppalaiset arvot voivat toteutua myöskin Kreikassa ja sen uudistuksissa.

Voi sanoa näin, että tätä Kreikan viranomaisten päätöstä, sitä täytyy katsoa osana tarpeellisia ponnistuksia, joita maassa toteutetaan, jotta saadaan Kreikan talous kuntoon ja jotta se saadaan modernisoitua.

Mitä sitten tulee julkiseen palveluun, on totta, että julkisen palvelun yleisradiot ovat olleet erittäin tärkeitä riippumattoman tiedonvälityksen kannalta.

Tarvitaan tehostamista, tarvitaan uudistuksia. Nyt meidän pitäisi yhdessä miettiä, miten me voimme olla tukemassa tässä prosessissa Euroopan unionin tasolta, jotta tämä uusi tiedonvälitys, uusi yleisradio, siellä saadaan nopeasti toimimaan ja sitä kautta riippumatonta tiedonvälitystä. Eli tässä suhteessa hakisin mieluummin yhteisymmärrystä ja sovittelua kuin riitaa.